Arvoisa puhemies, talibanin murhayrityksen kohteeksi joutunut pakistanilainen teinityttö Malala Yousafzai ansaitsee meidän kaikkien kunnioituksen rohkeudestaan lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien puolustamisessa. Pakistanissa lasten ja tyttöjen oikeudet ovat heikot. Tarvitaan paljon vaikuttamistyötä, lainsäädännön uudistuksia ja erityisesti asenteiden muuttumista, jotta tyttöjen asema kohenisi. Yousafzai on blogissaan kampanjoinut tyttöjen koulutuksen puolesta. Pakistanissa, kuten monissa muissa kehitysmaissa, vanhemmat eivät useinkaan ymmärrä tyttöjen koulutuksen merkitystä kestävälle kehitykselle koko yhteiskunnan hyödyksi. Arviot siitä, että mikä Pakistanissa tyttöjen lukutaitoprosentti on, menevät jopa niin alas, että vain 12 prosenttia tytöistä osaisi lukea. Mikäli Pakistan haluaa kehittyä yhteiskuntana, he tarvitsevat sen sukupolven, joka on saanut koulutuksensa, jolla on mahdollisuus rakentaa Pakistanista parempi maa.